Arvoisa puhemies, olen todella huolissani siitä kasvavasta pelon ilmapiiristä, joka kohdistuu ihmisoikeuspuolustajiin Venäjällä. Me olemme velkaa tukemme Oleg Orloville, jolle myönsimme viime vuonna Saharov palkinnon.

Tämän lausunnon hyväksyminen on selkeä ja johdonmukainen tuki Orloville, kuten myös kaikille muille ihmisoikeustaistelijoille.